ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

ja yhdysvallat sitoutuivat sopimukseen tämän vuoden syyskuussa sopimus antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden estää ilmastonmuutoksen pahenemisen katastrofaaliseksi ilmastonmuutoshan on uhka ruuantuotannolle elinoloille erityisesti kehitysmaissa sekä yhteiskuntien vakaudelle jos satoja miljoonia ympäristöpakolaisia lähtisi liikkeelle se järkyttäisi oloja myös niissä maissa jotka ovat vähemmän alttiita ilmastonmuutoksen suorille vaikutuksille sopimus on tulossa voimaan ennätysajassa alle vuodessa solmimisesta allekirjoittaneita maita on satayhdeksänkymmentäyksi ja ratifioineita ennen suomen ratifiointipäätöstä kahdeksankymmentäyksi ne edustavat kuusikymmentä prosenttia maailman päästöistä ennen pariisin sopimustakin merkittäviäkin ilmastotoimia ovat tehneet paitsi ne maat joita kioton sopimus on tähän velvoittanut myös monet muut maat pariisin sopimus tuo ilmastonsuojelun etenemiselle vakautta ja varmuutta sopimus on voimakas signaali yrityksille ja institutionaalisille sijoittajille siitä että on viisasta irrottautua fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen perustuvasta ja päästöjä aiheuttavasta liiketoiminnasta sopimus luo myös mahdollisuuden linkittää eri maiden ja maaryhmien päästökauppajärjestelmiä ja toteuttaa muita yhteistyömuotoja jotka edistävät tasavertaisia kansainvälisiä kilpailuedellytyksiä sekä kustannustehokasta päästöjen vähentämistä koko maailmassa

astetta vuodesta tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentä eniten lämpenevät pohjoisten leveysasteiden maa alueet talvisin mukaan lukien suomi tämä aiheuttaa kasvavan huolen jäätiköiden sulamisesta ja ikiroudan muuttumisesta ilmastoa lämmittävien päästöjen lähteeksi koko maailmassa hiilidioksidipäästöt tulisi saada nollaan vuosisadan puoliväliin mennessä valiokunta kiinnittää huomiota siihen että eun ja muiden teollisuusmaiden päästöjä tulisi vähentää tähän mennessä päätettyä rivakammin sitran selvityksen mukaan noin kuusikymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä

jo negatiivisten päästöjen puolelle ympäristövaliokunta korostaa että ilmastonsuojelu on suomelle suuri mahdollisuus maammehan on yksi ympäristöteknologian kärkimaita ympäristöteknologia eli cleantech on maailmassa nopeimmin kasvavia toimialoja ja pariisin sopimus vauhdittaa markkinoiden kasvua jotta suomi voi kasvavista markkinoista hyötyä tarvitaan myös riittävää rahoitusta tutkimukselle ja tuotekehitykselle sitran mukaan päästöjen vähentäminen tä hänastisia päätöksiä nopeammin voi tulla halvemmaksi kuin se että päästöjen vähennysvauhtia kiihdytetään vasta vuoden kaksituhattakolmekymmentä jälkeen valiokunta toteaa että suomella on hyvät edellytykset nykyistä kunnianhimoisempien päästövähennysten toteuttamiseen kansallisten tavoitteidemme kannalta hyvä työkalu on viime vuonna voimaan tullut ilmastolaki ja sen mukainen pitkän aikavälin suunnittelujärjestelmä valiokunta korostaa että koko eun lainsäädäntö tulisi saada tukemaan siirtymistä vähähiiliseen tulevaisuuteen tällä hetkellähän päästökauppa ei tehokkaasti ohjaa kun päästöoikeuden hinta on alhainen kansainvälisen energiajärjestö iean mukaan kolmannes lähivuosikymmenien päästövähennyksistä tulee saada aikaan energiatehokkuusinvestointien avulla iean mukaan esimerkiksi kiinan energiatehokkuustoimilla on jo vältetty päästöjä yhtä paljon kuin koko japani vuodessa aiheuttaa arvoisa puhemies lopuksi totean ilmastorahoituksesta sen että pariisin kokouksessa teollisuusmaat vahvistivat aiemmin kööpenhaminassa annetun lupauksen sadan miljardin dollarin vuotuisesta ilmastorahoituksesta tämän vuosikymmenen loppuun mennessä ympäristövaliokunta korostaa että suomen ja eun tulee tässä hoitaa oma oikeudenmukainen osuutensa

arvoisa rouva puhemies kiitän valiokunnan puheenjohtajaa tästä tästä esittelystä ja haluan myös kiittää koko valiokuntaa tästä erittäin ripeästä käsittelystä ja kun luin tuon valiokunnan mietinnön niin se oli hyvä se oli erinomainen ja pidän aivan erityisen tärkeänä sitä että tämä nyt hyväksyttiin erittäin laajalla yksimielisyydellä tässä eduskunnassa tässä valiokunnan lausumassahan viitataan muun muassa muun muassa kansainvälisen ilmastopaneelin tekemiin laskelmiin viitataan siihen että on järkevämpää puuttua etukäteen nimittäin mitä pitempään lykkäämme sitä suuremmaksi ongelmat tulevat ja haluan tässä nyt antaa erityisen tunnustuksen perussuomalaisille perussuomalaisten linja suhteessa tähän ilmastonmuutokseen on tämän valiokunnan mietinnön

arvoisa puhemies todellakin ilmastonmuutosasiassa suomen pyrkimyksissä ehkä erityinen kiitos pitää antaa kyllä ympäristöministeri tiilikaiselle joka siellä johtavana johtavana eu neuvottelijana vei tätä hanketta laajasti eteenpäin mutta on totta että ilmastonmuutoksen hillintä maksaa todella paljon vähemmän kuin ne seuraukset mitä siitä tulee jotka voivat olla todella valtavia ja siinä mielessä se jos suomi voi vaikuttaa siihen että kiirehditään näitä toimia eu tasolla globaalilla tasolla on totta kai tärkeä asia tämä on kansallinen kysymys siinä tietenkin hallituspuolueet

yhdyn kiitoksiin mitä täällä on esitetty kiitän edustaja lindtmania niistä lämpimistä sanoista jotka osoititte perussuomalaisia kohti oleellista pariisin ilmastosopimuksessa on se että se on mahdollisimman kattava ja siihen itse kukin meistä voi olla tyytyväinen se mitä perussuomalaiset ovat koko ajan sanoneet riippumatta kunkin henkilökohtaisista näkemyksistä liittyen ilmastonmuutokseen ilmiönä on se että jos tälle asialle tehdään jotain niin sopimuksen pitää olla hyvin kattava ja niin kuin täällä tuli valiokunnan puheenjohtajan puheenvuorossa ilmi niin siihen on päästy ja siihen minä olen tyytyväinen ja uskon että siihen tosiaan perussuomalaisetkin ovat tyytyväisiä että sopimus on mahdollisimman

puhumme todella tärkeästä asiasta ja minusta on erittäin merkittävää että olemme ottaneet tässä edistysaskelia me kaikki tiedämme että ilmastonmuutoksen torjunta kuten täällä todettiin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin ja kustannukset ovat suuret mikäli asiaan emme tartu ja tuntuu muuten että näinä päivinä liiankin usein tämä

tietenkin suomen mittakaavassa kun miettii niin kyllähän täytyy nähdä aina että myös ympäristö ja työ kättä lyö eli kun torjumme ilmastonmuutosta saamme myös merkittäviä mahdollisuuksia työllisyyden edistämiseen ja sitä kautta myös kestävään kasvuun mutta puhemies kun täällä nyt on niin kovasti kiitelty niin ehkä minä nyt sitten edustaja lindtmanin tavoin myös haluan pistää merkille sen että tässä on laaja yhteisymmärrys kaikki kaikki ovat mukana ympäristövaliokunta on tehnyt hyvää työtä ja perussuomalaiset todellakin ovat kääntäneet linjansa tässä ympäri ja hyvä niin koska se menee oikeaan suuntaan eli eli nyt

puhemies todellakin historiallinen sopimus ja suurta yksimielisyyttä edustaja hassi esitteli ympäristövaliokunnan mietintöä jossa olimme hyvin yksimielisiä haluan tässä yhteydessä nostaa esille myös talousvaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan ja liikenne ja viestintävaliokunnan lausunnot jotka olivat hyvin positiivissävytteisiä ehkä sieltä päällimmäisenä nousee ajatus siitä että tämä on myös suuri mahdollisuus suomalaiselle elinkeinoelämälle työllistämiselle se se asettaa myös haasteita tutkimukselle ja ja tuotekehitykselle että saadaan niitä innovaatioita joita joita päästöjen vähentäminen edellyttää no tässä tärkeimmät kiitos

arvoisa rouva puhemies on helppo yhtyä näihin kiitoksiin mitä tässä salissa on esitetty siitä että tämä sopimus vihdoin suomen osalta ratifioidaan ja hienoa että tämä on niin nopeasti saatu tämän parin päivän aikana käsiteltyä valiokunnissa

ja merkittävä tulevaisuudessa tulemme näkemään miten siihen sitoutuneet maat sitten käytännön toimenpiteitä myöskin tekevät se on se tärkeä asia että miten sitten käytännössä toimenpiteet todellakin toteutuvat siitä että ympäristövaliokunta käsitteli tätä asiaa täytyy todeta että siellä oli erittäin suuri yksimielisyys tästä asiasta ja asia saatiin nopeasti ja ripeästi eteenpäin se on hyvä asia tämä pariisin sopimus tulee nähdä myöskin isona mahdollisuutena suomelle nimenomaan suomalaisille suomalaisille yrityksille suomalaiselle työlle ja etenkin suomalaiselle viennille tässä voi olla myöskin isot mahdollisuudet ja tulevaisuudessa paljon suomalaista työtä cleantechiä saadaan vietyä myöskin ulkomaille

arvoisa puhemies sopimus on historiallinen ja on hienoa olla hyväksymässä sitä suomen puolesta eduskunnassa pariisin sopimus on kuitenkin vain lähtölaukaus tekemistä vaille valmiit talkoot tarvitaan johdonmukaisia tekoja päästöjen vähentämiseksi päästökauppa on korjattava liikennettä täytyy uudistaa asumisen energiatehokkuutta parantaa ruuantuotantoa muuttaa panostaa uusiutuvaan energiajärjestelmään oikeastaan koko elämäntavan ja tuotantomuodon täytyy soveltua ilmastonmuutoksen asettamiin realiteetteihin

puhemies tämä on todellakin loistava saavutus mutta olen kyllä huolissani siitä että helposti syntyy sellainen käsitys että nyt maailman ympäristö ja luonnonsuojeluongelmat olisi ratkaistu näinhän ei ole asianlaita meitä on tällä hetkellä noin seitsemän miljardia meitä on kohta kymmenen miljardia paine luonnonvaroihin on aivan suunnaton jo elokuussa olimme käyttäneet luonnonvarat loppuun siltä osin mikä tälle sukupolvelle on on sallittua

tarjoaa hyviä mahdollisuuksia innovaatioiden tekemiseen ja sen pohjalle teollisuuden rakentamista mutta erittäin tärkeätä on että huomataan että ei tämä nyt ratkaise vielä maailman ympäristö ja

värderade talman on helppoa yhtyä niihin puhujiin jotka tässä kiittävät sitä että nyt on varsin laaja yksimielisyys siitä että tämä on oikea suunta ja tärkeä suunta että meidän tulee kulkea tässä eturintamassa mutta ihan niin kuin edustaja salolainen sanoi

arvoisa rouva puhemies todellakin viiden vuoden päästä meillä on kaikki päästöt jo kulutettu jos meillä tavoitteena on astetta tällä vauhdilla ja viidentoista vuoden vuoden päästä ollaan kahteen asteen tahdissa kaikki päästöt on kulutettu mitä voidaan kuluttaa tällä tahdilla eli tässä nousee esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto aika merkittävään asemaan jos emme muuta suuntaa vahvasti haluamme olla suomessa vähähiilisyyden ja puhtaiden ratkaisujen mallimaa ja tähän tavoitteeseen päästäksemme meidän täytyy todella tarkastella ilmaston energian liikenteen teollisuuden prosessien luonnonvarojen käytön cleantechin ja ictn keskeisiä elementtejä yhdessä systemaattisesti ja esimerkiksi liikenteen osalta täytyy sanoa että meille ei riitä ainoastaan biopolttoaineen sekoitevelvoite ja sähköautot vaan nämä molemmat eli tämä on todella iso kokonaisuus joten toimiin on tartuttava

arvoisa puhemies maailmassa on tosi paljon huonoja kehityssuuntia ja on jännittynyt huolta ja murhetta riittää ja siinä mielessä ihan maailman tunnelmankin kannalta pariisin sopimus on niitä harvoja positiivisia asioita joita maapallon kansat ovat kokemassa ja sillä on myöskin siinä mielessä merkittävä merkitys se luo jonkinlaista optimismia tulevaisuuteen täällä on moneen kertaan sanottu että ajoissa tehty ilmastonmuutoksen torjunta tulee todellakin halvemmaksi kuin sen viivyttäminen ja tämä on on otettava tosissaan esimerkiksi suomessa se tarkoittaa sitä että nyt kun ratifiointi tehdään niin sen jälkeen on ryhdyttävä tuumasta toimeen ja kaikkia ratkaisuja tästä eteenpäin mietittävä siinä valossa että näitä tavoitteita esitetään ja mitä eduskuntaan tulee niin ensimmäiset vaiheet ovat jo tänä syksynä kun täällä käsitellään ensi vuoden tulo ja menoarviota että siinäkin jo mietittäisiin niitä ratkaisuja jotka edistäisivät tätä sitoutumista ja ratifiointia

puhemies on hienoa että me olemme kansallisesti näin yksituumaisia tämän pariisin merkittävän sopimuksen hyväksymisessä samaa yksituumaisuutta meidän pitää tietysti edellyttää kaikilta maailman mailta tämä on globaali ongelma ja siksi se kattavuus joka tällä sopimuksella saadaan aikaan ratkaisee sen miten tässä onnistumme yhdessä tämä tehdään

ilmastonmuutos on luonnontieteellinen tosiasia yhtä lailla myös ratkaisukeinojen joita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi teemme täytyy olla luonnontieteellisesti perusteltuja siksi on oleellista että suomi pitää tiukasti kiinni tästä ajatuksesta luonnontieteen merkityksestä vaikutuksesta ja sen hyväksynnästä niiden ratkaisukeinojen löytämiseksi jotta me pystymme tämän hillinnän tekemään tähän suomella on todella valtavat mahdollisuudet meillä on osaamista meillä on raaka aineita meillä on know howta tämän asian osalta me voimme olla tässä maailman johtavia maita ja se meidän pitää tehdä

arvoisa puheenjohtaja itse ajattelen samalla tavalla kuin juuri äsken puhunut maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja mutta vaikka sopimus on kuinka hyvä niin meidän täytyy myös ajatella huomista päivää ja totta kai nämä ilmastotavoitteet pitää panna myös toimeen täytyy ainakin valiokunnan näkökulmasta todeta että me haluamme pitää ilmeisesti koko eduskunta suomen metsäpolitiikan omissa käsissämme me haluamme pitää biotalouden tavoitteet jotka hallitus on asettanut ja eduskunta asettaa omissa käsissämme joten kun pannaan toimeen niin siellä on näitä kirjainyhdistelmiä lulucf eli maankäyttö maankäytön muutos ja metsät ja meidän pitää pitää huoli että myös suhteellisuudentaju teorian ja käytännön kohdalla säilyy sellaisena että me me voimme jatkaa metsätaloudessa sitä linjaa mitä suomi on pitkään tehnyt emmekä kovalla byrokratialla ja teoreettisilla laskelmilla aseta käytännön toimia kyseenalaisiksi jotta ne teot jotka kuitenkin merkitykseltään ovat hyvin vähäisiä eivät jää

arvoisa puhemies haluan omalta osaltani kiittää ympäristövaliokuntaa hyvästä mietinnöstä eduskunnan yksimielisyys tässä asiassa antaa hyvän pohjan niille konkreettisille toimille joihin meidän on välittömästi ryhdyttävä nyt kun pariisin ilmastosopimuksen myös omalta osaltamme hyväksymme se tarkoittaa konkreettisia käytännön toimia nopeallakin aikavälillä ja ensimmäinen askel tähän suuntaan on se eduskunnalle tuodaan käsittelyyn uusi energia ja ilmastostrategia siinä on kyettävä tekemään selkeitä valintoja siirtymisestä parempaan energiantuotantoon uusiutuviin energioihin älykkääseen energiantuotantoon älykkäisiin energiateknologioihin eli meidän on nyt ymmärrettävä se että se että kun hyväksymme tämän sopimuksen se tarkoittaa käytännön tekoja huomenna tämän pitää näkyä kaikilla politiikan sektoreilla

rouva puhemies on aivan erinomaista että tämä sopimus saadaan nyt hyväksytyksi suomen eduskunnassa ja yhtä arvokasta sopimukselle on se että sopimus on kattava ja ennen kaikkea sopimuksessa ovat mukana kaikki suuret teollisuusmaat ja myös nämä maat joiden talous kasvaa kohinalla ja joiden energiantuotanto perustuu lähinnä fossiilisiin polttoaineisiin elikkä lähinnä kivihiileen tämä sopimus on vähän niin kuin hyvä rakennuspiirustus kaikki on hyvin mutta sen toteuttaminen vaatii nyt järkeä ja varsinkin suomalaisilta aivan kuten maa ja metsävaliokunnan puheenjohtaja jari leppä sanoi omassa puheenvuorossaan näistä luonnontieteellisistä meidän pitää pitää kiinni euroopan unionin päätöksenteossa että pystymme hyödyntämään omaa biomassaamme olkoon se sitten metsästä tai pellolta tai mistä tahansa tai suolta että pystymme omaa biomassaamme hyödyntämään maksimaalisesti jos me haluamme aidosti tässä maassa että esimerkiksi liikennepolttoaineet tuotetaan omista raaka aineista se on täysin mahdollista kysymys on meidän halustamme ja omasta tahdostamme meillä on teknologia meillä on tietoa kaikki on mahdollista se loisi uutta työtä ja ennen kaikkea loisi tälle maalle parhaat uuden kasvun mahdollisuudet

arktisella alueella tuo ilmastonmuutos on tuplasti nopeampi kuin osassa maapalloa jos se muuten olisi kaksi astetta niin arktisella alueella se olisi jopa neljä astetta se lämpeneminen on erittäin tärkeää että hallitusohjelmaan kirjoitetut tavoitteet olivat kunnianhimoisia liittyen energia ja ja ilmastokysymyksiin ja monet niistä kärkihankkeista kyllä tukevat mitä suurimmassa määrin tämän pariisin ilmastosopimuksenkin ratifiointia meillä kansallisesti kun puhutaan biotaloudesta ja puurakentamisesta ja liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä on aivan totta kuten täällä on jo salissa moneen kertaan sanottu että tulemme käsittelemään tätä asiaa loppuvuoden aikana kun energia ja ilmastostrategia tulee käsittelyyn siellä toivottavasti nähdään sitten ne hallitusohjelmakirjaukset kivihiilen käytön luopumisesta ja fossiilisten polttoaineiden käytön puolittamisesta

arvoisa puhemies on todella hienoa että suomen eduskunta näin yksimielisesti haluaa lähteä torjumaan ilmastonmuutosta ja on mukana pariisin sopimuksessa ja näin nopealla aikataululla yksimielisesti tämä tänne saatiin sitten täytyy toivoa että tämä sama yksimielisyys näkyisi myös siinä työssä mikä on se tärkeämpi kysymys elikkä kun kun lähdetään konkreettisesti viemään näitä toimenpiteitä eteenpäin ja tekemään lainsäädäntöä ja viemään tätä toteutukseen silloin toivoisi että sitten edustajat muistavat ne puheenvuorot mitä täällä on nyt puhuttu että ollaan kyllä talkoissa mukana ja toivoisi että se varsinkin hallituksen sisällä myös sitten näkyy keskeistähän tässä ovat ne toimenpiteet mitä suomi tekee jotta me itse omaa energiantuotantoamme ja kulutustamme pystymme muuttamaan kestävämpään suuntaan mutta myös se työ me teemme kansainvälisillä areenoilla jotta tämä kattavuus myös näkyy siinä että jokainen valtio lähtee toimenpiteisiin ja myös olemme vaatimassa että kun näitä välitarkastuksia tehdään niin tosiasiassa pidetään tästä sopimuksen hengestä kiinni ja silloin ei lähdetä lepsumaan vaan ainoastaan kiristämään tavoitteita

meidän ministeri tiilikaisen osalta menestymme suomen näkökulmasta paremmin kuin durbanissa meillä suomessa edelleenkin metsät ovat hiilinielu me voimme pitää niitä yllä vain kestävällä metsänhoidolla tämä olisi vientituote meillä kun lähdetään tätä maailman ilmasto ongelmaa paremminkin vielä eteenpäin viemään eli meillä on hyvä tietopohja meillä on osaaminen metsänhoidossa tähän kokonaisuuteen tähän pariisin sopimukseen näen myös että meillä on hyvät insentiivit keppiä ja porkkanaa tulee käyttää sopivissa määrissä ja yksi on tämä taakanjako miten tässä on eri valtioille tullut näkisin sen vielä tasapuolisempana että myös ne saastuttajavaltiot olisivat vielä voimakkaammin mukana vaikka heidän taloudellinen

arvoisa puhemies tämä on todella historiallinen ja merkittävä päätös mitä on tehty hienoa että se on yksimielinen tässä eduskunnassa tämä on suuri mahdollisuus suomelle ja suomen teollisuudelle meillä on hirmu paljon osaamista millä tuotetaan puhdasta energiaa ja semmoisia laitteita millä pidetään ilma puhtaana meidän osaaminen on maailmanlaajuista ja sillä tehdään kauppaa tämä lisää varmana suomalaisen teollisuuden vientiä mutta yksi asia mikä kuin painaa mieltä hallituksen päätöksissä on aikaisemmat päätökset leikata meidän tuotekehityksestä ja tutkimuksesta minä toivon että kun tämmöiseen lähdetään yksimielisesti mukaan niin tässä vaiheessa hallitus rupeaisi kääntämään kelkkaansa ja tutkimus ja tuotekehitykseen laitettaisiin lisäpanostuksia

jatkan hieman siitä teemasta minkä edustaja salolainen nosti esille ja adlercreutz jatkoi eli väestön kehityksestä ilmastonmuutos aiheuttaa vääjäämättä pakolaisuutta meillä on miljoonaa pakolaista ja kaksituhattaviisikymmentä mahdollisesti jo kaksisataaviisikymmentä miljoonaa varsinkin jos tämä kehitys ei pysähdy afrikassa väkiluku kasvaa yli miljardilla muutaman seuraavan vuosikymmenen aikana se vastaa noin kahtasataa suomen väestöä joka päivä aivan jokainen päivä maanantaista sunnuntaihin maapallon väestön nettolisäys on yli kaksisataatuhatta henkeä se vastaa yhtä tamperetta tai turkua tässä on seuraava iso tavoite globaalille yhteisölle kun saadaan tämä ilmastoasia hoidettua niin seuraavaksi tarvitaan globaali väestösopimus

arvoisa puhemies käyttääkseni sanontaa niin mooses on mooses bisnes on bisnes on eri asia olla ilmastopolitiikan mooses ja toinen asia sitten tehdä siitä bisnestä on erittäin tärkeää että tämä sopimus on mahdollisimman kattava se on perussuomalaisten lähtökohta ja toinen lähtökohta on sitten se että totta kai tällä pitää pystyä myös tekemään bisnestä se on kaikkien etu että tästä tulee sellainen asia joka hyödyttää maita ja yrityksiä myös taloudellisesti